Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on se, että kumppanimaa, tässä tapauksessa Israel, on saattanut yhteisön säännöstöt osaksi omaa kansallista lainsäädäntöään, ja senhän pitäisi tietenkin olla hieno asia, kun EUn ulkopuolinen maa noudattaa samoja säännöksiä.

Kokonaistaloudelliset vaikutukset ovat EUn kannalta positiivisia, näitten sopimuksen piiriin kuuluvien lääketuotteiden kaupan arvo EUn ja Israelin välillä on ollut lähes miljardi euroa, joten varmentamisen tunnustaminen merkitsee säästöjä ja edistää vientiä. Lisäksi on vielä sellaisia etuja, joita ei voida edes määrällisesti mitata, kuten se, että ennustettavuus yrityksille paranee, järjestelmät tulevat yhdenmukaisiksi ja toisaalta protektionismi myös vähenee. Täällä on esitetty arvioita, että sopimus voitaisiin tulkita siten, että EUn ja Israelin suhteessa tapahtuu upgradaus eli suhteiden vahvistaminen tilanteessa, jossa Lähi idän rauhanprosessi on pysähdyksissä. On hyvä muistaa, että rauhanprosessiin tarvitaan kaksi osapuolta, ja palestiinalaisosapuoli ei ole ollut halukas tulemaan sovintopöytään. On muistettava myös se, että ACAA sopimuksen neuvottelu sisältyy jo vuonna 2004 Euroopan naapuruuspolitiikan puitteissa tehtyyn EU Israel toimintasuunnitelmaan. Henkilökohtaisesti toivoisin, että me voisimme useammallakin alalla tehdä yhä enemmän yhteistyötä EUn ja Israelin välillä, koska tämä todellakin hyödyttäisi molempia osapuolia. Vetoan siihen, että kollegat tänään äänestäisivät tämän sopimuksen hyväksymisen puolesta.